On todella tärkeää, että pyritte kohti hiiletöntä Eurooppaa ja aiotte viedä energia ja ilmastostrategiaa maaliin. Komission vuoden 2050 visiossa biotaloudella ja puusta valmistetuilla tuotteilla on iso rooli, silloin kun puhutaan fossiilitaloudesta luopumisesta. On erittäin tärkeää, että metsien hiilensidonnasta pidetään huolta, ja se toteutuu parhaiten aktiivisen metsänhoidon ja metsätalouden kautta, ei niinkään puun käyttöä rajoittamalla. Haluaisinkin kuulla, miten huolehtisitte siitä, että kasvavien metsävarojen Euroopassa puunkäyttö nähdään ratkaisuna eikä ongelmana ilmastonmuutoksen torjunnassa. Minkälaisia näkemyksiä Teillä on tähän tärkeään käytännön asiaan?